Arvoisa puhemies, kommunismi, natsismi, islamismi, nehän ovat samaa uskontoa, hyvin verisiä. Ja siitä meidän pitäisi ottaa pikkusen oppia täällä Euroopassakin, että ei päästetä tuommoisia valtaan. Mutta Suomen historiasta sen verran, että täällä ei ole käsitelty talvisotaa, jonka Suomi kävi täysin yksin tuota vasemmiston kehumaa puna armeijaa vastaan. Ja se johtui täysin Stalinin ja Hitlerin etupiirijaosta. Siinä Suomi laitettiin Venäjän tai Neuvostoliiton alaisuuteen. Keskenään jakoivat sen, mutta Venäjä ei siinä onnistunut, koska Suomi sisukkaana kansana pisti vastaan. Nyt Venäjällä kirjoitetaan historiaa siihen tyyliin, että Suomi aloitti. Pieni Suomi aloitti tuon sodan, vaikka etupiirijako oli tehty jo sitä ennen, niin historiaa kirjoitetaan näin.